Arvoisa puhemies, tiedot siviiliväestöön kohdistuneista väkivallanteoista Kongon itäosassa ovat hälyttäviä. Nyt on tärkeää asettaa etusijalle maan sisällä siirtymään joutuneiden ihmisten turvallisuus ja se, että humanitaarinen apu saadaan paremmin perille.

Kongon itäosan väestö kärsii toistuvista julmuuksista, joille on ominaista ihmisoikeuksien loukkaukset ja sotarikokset. Rikokset ovat täysin käsittämättömiä väkivallantekoja, kuten naisten ja tyttöjen joukkoraiskauksia, kidutuksia, siviilien murhia ja lapsisotilaiden värväämistä. Raiskauksia tulee käsitellä sotarikoksina niiden luonteen vuoksi. Kaikkiin ihmisoikeuksien loukkauksiin ja sotarikoksiin syyllistyneiden tuomitseminen on ehdottoman välttämätöntä. Valitettavasti syyttämättä jättäminen edistää rankaisemattomuuden ilmapiiriä ja kannustaa tekemään lisää rikoksia, ja sitä me emme saa sallia.